Arvoisa puhemies, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaate on tärkeä, ja voin vain yhtyä mietinnön vaatimukseen komission seurantakertomuksen tärkeydestä, jotta voimme arvioida direktiivin voimaanpanoa jäsenvaltioissa. Sukupuolen ja vakuutustuotteiden välinen suhde on sen sijaan monimuotoisten vakuutustuotteiden takia hankalampi kysymys. Jos tilastot osoittavat, että naiset ottavat liikenteessä pienempiä riskejä ja heille tapahtuu vähemmän liikenneonnettomuuksia ja he elävät kauemmin, niin miksi näitä objektiivisia tietoja ei saisi huomioida vakuutusmaksuissa? Itse pelkään, että nyt tuomioistuinpäätöksen jälkeen ainoa muutos tulee olemaan se, että naisten vakuutusmaksut näillä aloilla nousevat. Olen huolissani tämän poikkeusmahdollisuuden poistumisesta. Kun tarkastellaan taas eläkevakuutuksia, niin monesti naisten äitiys ja hoitovapaat pienentävät eläkekertymää.